Arvoisa puhemies, vuonna 2005 en äänestänyt Turkin jäsenyyden puolesta, sillä näin suuria ongelmia maan nationalismissa, etenkin turkkilaisuuden halventamisen osalta. Näen useita ongelmia yhäkin, esimerkiksi artikla 301, mutta olen sitä mieltä, että meidän on myös syytä kiittää Turkkia sen uudistuksista.

Olen samaa mieltä turkkilaisten kanssa siitä, että mietintö ei nosta tarpeeksi esiin Turkin positiivista kehitystä.